ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö yhdeksän yleiskeskustelu asiasta päättyi yhdestoista kymmenettä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

nyt käsitellään muutosehdotukset

esitän vastalauseen mukaisesti muutoksia luvun yhdenteentoista pykälään ja kuuden luvun toiseen pykälään siten kuin perustuslakivaliokunta on on lakivaliokunnalle ehdottanut

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön yhdeksän pohjalta ainoassa käsittelyssä strategisesta kumppanuussopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta siirrytään keskusteluun mutta odotetaan ihan hetki että sali tyhjenee ja rauhoittuu

arvoisa rouva puhemies tästä eun ja kanadan neuvotteluita on käyty samaan aikaan kun eun ja kanadan välillä on käyty investointi ja kauppasopimus cetasta neuvotteluja

kysymys heräsi siitä missä määrin nämä kaksi ovat tämä kumppanuussopimus ja ceta sopimus kytkeytyneet toisiinsa ennen muuta sen vuoksi että tässä kumppanuussopimuksessa kahdessa kohtaa viitataan ceta sopimukseen jota ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty oli tärkeää että ulkoasiainvaliokunta kävi asiantuntijakuulemisia ja käytiin läpi nimenomaan se näkökulma antaako tämän hyväksyminen jonkinlaisen etukäteisaihion siitä että olemme hyväksymässä sopimuksen toisaalta mitä näille ceta sopimukseen viittauksille tapahtuu jos ceta sopimusta ei hyväksytä ja kolmanneksi tuleeko siitä valtio opillisia ongelmia meidän valiokunnassa saamamme selvityksen mukaan tämä kumppanuussopimus voidaan hyväksyä erillisenä ihan riippumatta siitä mitä cetan suhteen tulee tapahtumaan ja sen vuoksi pystyimme tämän yksimielisesti hyväksymään minusta oli hyvin tärkeää että me yksimielisesti myös kirjasimme sen että tämä ei anna viitettä siitä mikä kantamme cetan suhteen tulee olemaan mutta koska tämä kuitenkin on ajateltu niin että tämä kumppanuussopimus tarvitaan siihen että mahdollisesti ceta sopimus hyväksytään niin muutama sana tästä ceta sopimuksesta

sopimus

tuotaisiin jo tässä kuussa eduskunnan käsittelyyn ensimmäinen huomio on se onko meillä kiire ratifioida tämä ceta sopimus nimittäin belgia on vienyt euroopan tuomioistuimen arvioitavaksi sopimus eu lainsäädännön kanssa yhteensopiva ja nimenomaan investointituomioistuinjärjestelmän osalta tämä investointituomioistuinjärjestelmä on se joka on herättänyt kaikkein laajinta kritiikkiä niin kansalaisten keskuudessa kuin eri maidenkin välillä tämä käsittely eu tuomioistuimessa tulee arvion mukaan kestämään vähintään yksi pilkku viisi viiva kaksi vuotta ja nyt minun kysymykseni kuuluukin kun hallitus ei ole vielä tuonut tätä lakiesitystä onko järkevää ylipäätänsä tuoda lakiesitystä tässä vaiheessa eduskuntaan kun tiedetään että ratifiointi on mahdollista vasta aikaisintaan joskus kaksi viiva kaksi pilkku viiden vuoden päästä toinen kysymys on se että jos hallitus aikoo tuoda joka tapauksessa sopimuksen tänne eduskuntaan lakiesityksenä niin onko järkevää että me ryhdymme käsittelemään tiedämme mikä on tämä tuomioistuimen ratkaisu tässä belgia ei ole ainoa kysymys tämän ceta sopimuksen osalta ranskan pääministeri edouard philippe totesi että jos kansan huolia cetasta ei oteta vakavasti on se vaarallista kauppapolitiikalle ja eulle

myös ranskan presidentti macron on nostanut kampanjassaan kriittisiä

esille ja hänen enemmistössä ranskan parlamentissa olevan ryhmänsä kansanedustajat ovat nostaneet sen esille että ratifiointia ei voida tehdä ellei tehdä tarkennuksia tähän sopimukseen ja sopimuksen ratifiointihan edellyttää että jokainen jäsenmaa sen hyväksyy kysymys

tälle investointituomioistuimelle tapahtuu mikä se ratkaisu on jos me ajattelemme tätä ceta sopimusta joka väliaikaisen soveltamisen osalta on astunut jo voimaan niin sopimus poistaa näitä tulleja ja muita mutta

kysymys joka on nyt eu tuomioistuimessa ja joka herättää kaikkein eniten kansainvälistä kritiikkiä kansalaisjärjestökritiikkiä se on kohta johon ovat kriittisesti suhtautuneet myös kaikki

voidaan hyväksyä selvästi kirjattu

se että tämä kumppanuussopimus ei merkitse ceta sopimuksen hyväksymistä ja vaikka ceta sopimus jäisi ratifioimatta niin tavallaan nämä kirjaukset siellä jäävät kuolleeksi kirjaimeksi mutta sen sijaan meidän pitää eduskunnassa hyvin kriittisesti tarkastella

puhemies tässä edustaja arhinmäki itse asiassa oikein hyvin kuvasi tämän tilanteen kiitos hänelle siitä ottaisin kuitenkin näkökulman hieman kauempaa eli katsoisin tätä yleensä maailman kauppapolitiikan kannalta sen jälkeen kun yhdysvallat tuhosi mahdollisuudet mennä ttip

sopimuksella eteenpäin eu on selvästi

aktivoinut kauppapolitiikkaansa ja pyrkii tekemään erilaisia kauppapoliittisia järjestelyjä australian japanin ja monien muitten muitten maitten kanssa tämä

tämä strateginen kumppanuussopimus kanadan kanssa arhinmäki kuvasi aivan oikein sen että tämä on tavallaan erillinen järjestely eikä luo mitään ennakkokäsitystä siitä mitä cetalle pitäisi tehdä mutta kuitenkin näillä on tietynlainen henkinen

yhteytensä arvojen ja ja muitten asioitten

pohjalta on erittäin tärkeää huomata että eu on nyt aktivoitunut kauppapolitiikassa ja luo erilaisia järjestelyjä ja eräänä tarkoituksena on myöskin että tavallaan välillisesti painostettaisiin yhdysvaltoja siihen että se vihdoinkin heräisi tekemään tätä ttip sopimusta ja jatkamaan neuvotteluja siltä osin tämä on hyvä esitys tässä vaiheessa

puhemies kiitän edellisiä puhujia oikeastaan molempia siitä että tilanne avattiin tämän

kumppanuussopimuksen sekä sitten myöhemmin päätettävän vapaakauppasopimuksen osalta aika hyvin haluaisin kuitenkin korostaa tässä että tämä kumppanuussopimus on hyvin laaja alainen sopimus se kyllä mahdollistaa sen että ceta sopimusta voidaan sitten aikanaan viedä eteenpäin mutta se luo myös yhteistyömahdollisuuksia ihmisoikeuksien kestävän kehityksen monen muun tärkeän yhteistyömuodon osalta joita valtioilla on keskenään siinä mielessä on tärkeää että tämä sopimus päätetään nyt ja sitten aikanaan kun ceta sopimus tuodaan meille päätettäväksi siitä käydään erillinen keskustelu siinä olen samaa mieltä edustaja salolaisen kanssa että ceta sopimuksen eteenpäinvieminen on suomen kaltaiselle viennistä riippuvaiselle maalle erittäin neuvottelut ovat jäissä ja ceta sopimus jota on jo kuusi vuotta neuvoteltu on saatu hyvin päätökseen ja se on itse asiassa modernein kauppasopimus mitä eulla on niin se tulisi jatkossa toimimaan mallina myös muille sopimuksille joita eu nyt aikoo solmia muun muassa uuden seelannin australian monien muiden maiden kanssa tämä moderni sopimus kattaa nimenomaan näitä ihmisoikeus ja kestävän kehityksen periaatteita jotka ovat muun muassa meille suomessa hyvin tärkeitä että kauppaa tehdään kestävin perustein kunnioittaen kumppania ja kunnioittaen kaikkia osapuolia joita ylipäätään kansainvälinen kauppa koskettaa on tärkeää että tämä kumppanuussopimus viedään eteenpäin jotta yhteistyö jatkuu ja sitten

arvoisa rouva puhemies tässä on käyty hyvää keskustelua ulkoasiainvaliokunnan ja ja suuren valiokunnan jäsenten jäsenten toimesta itse pidän hyvänä suomen kannalta sitä että eun ja kanadan välinen yhteistyö vahvistuu siellä on paljon sellaisia elementtejä jotka itse asiassa nimenomaan yhdistävät suomea ja kanadaa arktinen yhteistyö tietysti tässä tässä on aivan tärkeimpänä ja kanada on osoittanut tähän kiinnostusta meidän ja kanadan välille tämä luo hyviä mahdollisuuksia tässä on cetasta puhuttu mutta toivottavasti muutenkin se yhteistyö mitä kanada ja eu keskenään tekevät säteilee suomalaisillekin yrityksille lisää lisää toimintaa ja ja aktiivisuutta arktisen neuvoston puheenjohtajana tuossa hetki sittenhän kanada toimi heidän jälkeensä yhdysvallat ja nyt sitten on suomi vuorossa eli nimenomaan tässä kanada eu yhteistyössä meidän kaltaisella maalla pohjoisella maalla kanadan tapaan on paljon voitettavaa ja ja meidän kannattaa tässä olla aktiivisia

arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta vieraili juuri äskettäin kanadassa ja kuten edustaja heinonen tuossa totesi erittäin paljon yhteistyömahdollisuuksia sieltä aukesi paljon yhteistyömahdollisuuksia sieltä aukesi puhuimme puhuimme lähes joka tilaisuudessa arktisista asioista puhuimme tietenkin myös kauppapoliittisista kysymyksistä suomen ja kanadan välinen kauppa on nykynumeroilla niin vaatimatonta että siellä avautuu todella mielenkiintoiset mahdollisuudet varsinkin jos osavaltiotasolla ja liittovaltion hankinnoissa päästään etenemään siihen mitä edustaja arhinmäki sanoi ceta on helppo yhtyä monilta osin on kuitenkin niin että esimerkiksi kanadalaiset kokevat itse samoin tietysti euroopan unionin komissaari cecilia malmström että kansalaisten huolia tästä investointisuojajärjestelmästä on kuultu jossain määrin tämä pitää paikkansa ainakin siinä mielessä että että juuri se ttip neuvotteluissa esitetty huoli tästä järjestelystä järjestelystä siirrettiin kanadalaisten oman kuvauksen mukaan tällaiseen edistykselliseen kauppasopimukseen jollaisia he tavoittelevat joissa otetaan huomioon ympäristö työllisyys työntekijöiden oikeudet sosiaaliset oikeudet ja alkuperäiskansojen oikeudet eli eli siinä mielessä askel eteenpäin on kiistattomasti otettu mutta sitten on vielä erikseen se kysymys joka eu tuomioistuimessa tällä hetkellä vaikuttaa näihin tuleviin kauppasopimuksiin on tämä singapore ratkaisu joka erottaa investointisuoja asiat muista kauppaneuvotteluista tämä on tällä tällä hetkellä käsittelyssä valtiovarainvaliokunnassa selvittelemme ja pohdimme sitä millä tavalla tämä vaikuttaa jatkossa kauppasopimuksiin ja ja onko näitä todellakin mahdollisuus erottaa toisistaan tässä tapauksessa meillä on poliittinen sopimus ja sitten kauppa tulee erikseen ja joka tapauksessa suomen ja kanadan suhteet entisestään tiivistyvät
arvoisa rouva puhemies kiitän myös omalta osaltani edustaja arhinmäkeä hyvästä yleiskatsauksesta vähän niin kuin alustuksesta tähän aiheeseen ulkoasiainvaliokunnan osalta itsekin näen että kumppanuussopimus on selkeästi hyvä asia ei tässä ole sen osalta mitään kysymyksiäkään mutta sitten niin kuin tässä on tullut esille täytyy käsitellä tarkemmin ne päätökset myöhemmin ja ne huolet mitä edustaja arhinmäki tässä esitti ovat ihan perusteltuja sinänsä on mielenkiintoista se että jos julkista keskustelua katsoo niin ei samalla tavalla tämä ceta sopimus herätä intohimoja kuin ttip vapaakauppasopimus eun ja yhdysvaltain välillä se liittynee kuitenkin siihen poliittiseen muutokseen mikä yhdysvalloissa on tapahtunut jo ennen trumpin valintaa mutta vielä näkyvämmin trumpin presidentiksi

japanin kanssa ei sekään ole herättänyt samanlaisia intohimoja eli kyllä edelleen näistä poliittisista syistä johtuen yhdysvallat on se joka herättää tämän tämän kriittisen keskustelun toisaalta sitten on kiinan asema nyt kun yhdysvallat on tällä tavalla vetäytynyt kiina valtaa varmasti alaa ja ei ole tietenkään sattumaa että heidän presidenttinsä xi jinping kommunistisen puolueen puoluekokouksessa sanoi että heidän

puhemies tämä on erittäin tärkeä näkökohta joka tässä nyt tuli esille minun mielestäni yhdysvallat on kauppapolitiikassa ampumassa oikein pahasti omaan jalkaansa se on luopunut näistä neuvotteluista eun kanssa ja se on tyynen valtameren alueella luopunut siellä neuvotelluista sopimuksista ja vetäytyy tällaiseen pelkästään kansalliseen protektionistiseen vaippaansa tämä on erittäin huolestuttava kehitys ja meidän on suomessakin nähtävä että tämä muodostaa meille tulevaisuudessa ehkä suuriakin haasteita

arvoisa puhemies kaikki kumppanuussopimukset jotka kansainvälisesti solmitaan ja vapaakauppasopimukset ovat aina suomen etu sen historia osoittaa ja siihen on aika yksinkertainen syy suomi on hyvin vientiriippuvainen maa ja meidän hyvinvointimme perustuu kaikilla tavoin vientiin tänä päivänä viennin koostumus on erilainen kuin se oli ennen nykyään se on prosenttisesti välituotemarkkinoita meidän pitää myös huomata että vienti eu alueen ulkopuolelle on arvonlisän muodostuksen suhteen jopa tärkeämpää kuin vienti euhun jos me menemme sellaiseen maailmaan ja olemme osallisena sellaisessa euroopan unionissa jossa on protektionismia ja vääränlaista nationalismia niin se on aina haitta suomelle joten jos tässäkin yhteydessä puhutaan cetasta ja muista vapaakauppasopimuksista niin ainakin tältä nurkalta me tulemme näyttämään vihreätä valoa koska se on viennin edistämisen kannalta positiivinen asia ja sitä kautta se on julkisen sektorin rahoituksen kannalta positiivinen asia

suomen talouden kasvu ja suomen ihmisten hyvinvointi riippuu hyvin pitkälti kuten edustaja eestilä totesi meidän ulkomaankaupasta suomi on vientikaupasta riippuvainen maa ja meidän on turvattava se tilanne että suomi käy kauppaa niin euroopan unionin sisällä kuin ulkopuolelle eli muillekin muillekin mantereille

emme neuvottele tarkkoja hyviä ehtoja sinne sopimukseen mikäli se on mahdollista

periaatteessa jos päästään sellaiseen riitojenratkaisumenettelyyn jossa esimerkiksi välimiesoikeus ratkaisee asiat niin siellä sitten tällaisilla ylikansallisilla yhtiöillä on varmasti varaa hoitaa se asia sillä tavalla että pieni valtio valtio häviää sinne miljardien miljardien dollarien väliin pitää muistaa että esimerkiksi amerikkalaisen yhtiön general electricin liikevaihto on toistasataa miljardia dollaria vuodessa lähellä sataaviittäkymmentä miljardia suurempi kuin suomen valtion tase yli kaksi kertaa suomen valtion budjetti vuosittain tarkoittaa sitä että näissä sopimuksissa totta kai kansallista etua pitää meidän itse valvoa ja pitää huoli siitä että ylikansalliset yhtiöt eivät pääse pienen valtion kimppuun koska niillä on rahaa meidän suhteen vaikka kuinka paljon eri oikeusasteissa sitten taistella elikkä sopimuksen pykälien pitää olla hyvät silloin siitä siitä paketista tulee hyvä ja kannatettava

esitettyyn näkemykseen ja puheenvuoroon on erittäin helppo yhtyä ja varsinkin tähän eun ja kanadan strategista kumppanuussopimusta käsittelevään näkemykseen tämän strategisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksyminen on merkittävä askel yhteistyössä eun ja kanadan välillä ja samoin tietysti myös suomen ja kanadan keskinäisten yhteyksien tiivistämisessä ja vahvistamisessa täällä on tänään aivan oikein nostettu esille muun muassa arktisen alueen merkitys sekä kanadalle että suomelle se on meille molemmille kansakunnille hyvin tärkeä tietysti sopimukseen sisältyy monia muitakin merkittäviä yhteistyökohteita onkin hyvä että ulkoasiainvaliokunta oli tässä mietinnössään yksimielinen ja tämän sopimuksen hyväksymisen kannalla arvoisa puhemies mitä sitten tulee tässä keskustelussa esiin nousseeseen mahdolliseen ceta sopimukseen niin sitä meidän täytyy tietenkin täällä eduskunnassa sitten aikanaan tarkastella tarvittaessa hyvin perusteellisesti ja ottaa kantaa myös näihin edustaja arhinmäen avauspuheenvuorossaan esittämiin erittäin merkittäviin kysymyksiin ja huolenaiheisiin meidän täytyy varmistaa sen sopimuksen osalta sitten aikanaan kun se tulee esille jos tulee ainakin se että meidän kansallinen etumme ei tule missään tapauksessa kärsimään kansainvälinen kauppa on tietenkin erittäin merkittävää suomen kannalta olemme vientivetoinen maa mikä tässä keskustelussa on noussut esille sitä olemme olleet jo vuosikymmeniä tulemme olemaan varmasti jatkossakin siksi tämä kansainvälinen yhteistyö on tärkeää mutta luonnollisesti myös pelisääntöjen pitää olla siltä osin tasapuolisia tasavertaisia ja

arvoisa puhemies täällä pohdittiin sitä miksi suhtautuminen kanadan vapaakauppasopimukseen ja ja yhdysvaltain vapaakauppasopimukseen on niin perin erilaista johtuu myöskin siitä että näiden molempien maiden asenne näihin sopimuksiin on ollut hyvin toisistaan poikkeava se näkyi oikein konkreettisesti silloin valiokuntamatkalla kun kävimme sekä kanadassa että yhdysvalloissa yhdysvallat on kertakaikkisesti niin paljon aggressiivisempi näissä neuvotteluissa kuulimme kuulimme komissaari malmströmin selostuksen suuressa valiokunnassa josta hämmästyksekseni ilmeni että neljäntoista kierroksen jälkeenkään ei oltu päästy vielä sopuun siitä että että tämä tuleva ttip sopimus velvoittaisi yhdysvaltain osavaltioita yhtään mihinkään tämä tämä oli mykistävää kuultavaa ja toisekseen kanada otti valmiiksi neuvoteltuun sopimukseen tämän eun ehdotuksen tästä investointituomioistuimesta mukisematta yhdysvallathan ei ole vielä suostunut alkuunkaan näihin eun esityksiin eli tässä suhteessa ero ero on minusta selitettävissä juuri kun olimme ottawassa yhdysvallat ja kanada kanada olivat keskenään napit vastakkain kun trumpin vaatimuksesta neuvoteltiin uudestaan nafta sopimusta ja siinä ehkä pieni kuriositeetti juuri tähän investointisuojakeskusteluun on se että yhdysvallat vaatii että nämä riitojen ratkaisut tapahtuvat yhdysvaltalaisissa tuomioistuimissa ja kanadalaiset vastustavat sitä verisesti se on

eli siis asia mistä kanadalaiset eivät lähde tinkimään eli tämäkin puoli on nyt sitten olemassa vielä siinä että jos meillä on kansallisissa tuomioistuimissa riitojen ratkaisut niin jotkut kansallisuudet ovat kerta kaikkiaan niin vahvoja omissa tulkinnoissaan että pienemmät kansallisuudet saattavat jäädä heikoille jolloin meidän kannattaa hyvin avomielisesti suhtautua tähän investointituomioistuimeen mutta kuten jo aikaisemmin sanoin tämä ey tuomioistuimen ratkaisu eu singapore casessa varmastikin ratkaisee hyvin paljon jatkosta
muistutan tässä kohtaa edustajia että mikäli puheenvuoropyyntöjä on vielä tuossa listalla kello kolmetoista kolmenkymmenen keskustelu tullaan keskeyttämään suuren valiokunnan kokouksen vuoksi
arvoisa puhemies erittäin lyhyesti tähän edustaja harakan puheenvuoroon kommentti se oli tärkeä eräässä suhteessa nimittäin silloin kun neuvoteltiin tätä ttip sopimusta ja oli näitä monia kierroksia neljätoista vai mitä niitä oli niin siinähän kävi ilmi kävin muun muassa silloisen ministeri stubbin kanssa yhdysvalloissa tätä neuvottelemassa että kun esimerkiksi pyrimme myymään yhdysvalloille jäänmurtajia niin jos me vaikka saisimme sopimuksen liittovaltiotasolla niin kun niitä rakennetaan osavaltioissa niin osavaltio voi ilmoittaa ei hyväksy tällaista sopimusta no kun me sanoimme että no mutta hyvänen aika meillä on eussa itsenäisiä valtioita ja me pystymme kuitenkin tekemään tällaisia kauppasopimuksia ja neuvottelemaan kaikista asioista niin sieltä tuli vain että heillä on tämä osavaltiojärjestelmä sellainen että he viime kädessä sen päättävät on erittäin hankalaa tällaisen partnerin kanssa neuvotella jos voidaan aina vedota siihen että sehän on osavaltio jossa

arvoisa rouva puhemies tässä pohdittiin miksi tämä ceta sopimus ei ole herättänyt niin paljon kritiikkiä kuin ttip ja sitä itse asiassa itse hämmästelin viime eduskuntakaudella ceta sopimus meni tavallaan aika pitkään eteenpäin niin että ainoastaan vasemmistoliitto jätti siihen puumerkkejään tässä on käyty hyvin läpi myös sitä että näissä on isoja eroja mutta kun ceta sopimus tulee tänne tänne eduskuntaan käsittelyyn aikaisemmin tai myöhemmin tai ei ollenkaan mutta jos tulee niin silloin pitää huomioida muun muassa se että yhdysvaltalaisilla yrityksillä käytännössä kaikilla on kanadassa konttorit eli yhdysvaltalaiset yritykset pääsevät sitä kautta euroopan markkinoille tämän ceta sopimuksen avulla nämä ongelmat mitä ttipissä ja yhdysvaltojen markkinoilla on liittyvät nimenomaan tähän liittovaltio osavaltio kysymykseen ja muun muassa patriot actiin eli siihen että pitää suosia

selvästi menty eteenpäin siitä mikä oli alkuperäinen mikä ttipissä oli ja myös tässä näin mutta se on yksi asia joka meidän pitää äärimmäisen huolellisesti käydä myös täällä eduskunnassa läpi kun tämä käsittelyyn tulee koska pahimmassa tapauksessahan nämä tuomioistuimet ovat sen tyyppisiä että

ranskassa on edelleen duubioita myös

arvoisa puhemies edustaja salolainen tässä toi hyvin esille sen vastauksen mikä olisi ollut edustaja harakalle eli osavaltioiden asema on hyvin vahva yhdysvalloissa vahvempi kuin usein euroopassa ajatellaan suomessa ajatellaan tämä mainittu patriot act tietysti on meille siinä mielessä hyvin hankala että niin kuin ulkoministeri on todennut niin kaikkia jäänmurtajia suomessa ei tehdä mutta kaikki parhaat jäänmurtajat tehdään ja tämä ampuu tällä hetkellä minun mielestäni jalkaan sekä amerikkalaista kuluttajaa ja valtiota että suomalaista

vastaan on vaikea taistella niin kauan kuin presidentin hallinto sitä suoranaisesti ajaa tässä täytyy edelleen todeta että kiinalle kyllä avautuu vahva pelin paikka ja jos joku voittaja tässä tilanteessa on niin se on nimenomaan kiina ja kiinan kommunistinen